Jos EU aikoo olla merkittävä toimija edes paikallisesti tai lähialueillaan, saatikka maailmanlaajuisesti, on tämä näkökulma pidettävä jatkuvasti mielessä. Gahlerin mietinnössä on aivan oikein tuotu esiin, että riippuvuus muiden maiden teknologiaan ja teollisuuteen perustuvasta kalustosta on kriisitilanteessa äärimmäinen riski. Ilman omaa puolustusteollisuutta ja puolustusteollista perustaa emme voi saavuttaa toivomaamme strategista asemaa ja itsenäisyyttä.

Monet muut maat lisäävät parhaillaan puolustusmenojaan ja jos historia on meille mitään opettanut, niin tulevaisuus on aina avoin ja pahimpaankin pitää olla varautunut.